Samoin niiden lainsäädännöllinen kehys ja myöskin verotuskohtelu vaihtelevat maasta toiseen. Siksi tämä mietintö melko yleisluontoisella tavalla kuvailee osuuskuntien mahdollisuuksia eri maissa, erityisesti talouskriisin olosuhteissa. Se, että osuuskuntamalli poikkeaa voitonjaossa muun muassa osakeyhtiöistä, on luonut kriisin aikana vakautta ja kestävyyttä, niin kuin täällä moni kollega on todennut.

Erityisesti haluaisin nostaa esille työllisyys ja yritysosuuskunnat, joissa työttömiksi jääneet henkilöt ovat voineet kehittää omaa toimintaansa vähitellen vastaamaan osallistuvien yrittäjien tarpeita ja myöskin kehittää omaa liiketoimintamallia sitä mukaan, kun muun muassa asiakaskunta on kasvanut. Esittelijä aivan oikein kehottaa jäsenvaltioita laatimaan sellaista sääntelykehystä, jolla helpotetaan yrityksen luovuttamista työntekijöille, esimerkiksi konkurssin uhatessa.